Valko Venäjän hallituksen on ymmärrettävä kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteensa kokoontumisvapauden ja mielipiteenvapauden sallimiseksi.

Euroopan unionin ei tule jatkaa poliittista vuoropuhelua Valko Venäjän kanssa ennen kuin poliittiset vangit on vapautettu ja kaikkein perustavanlaatuisimmat ihmisoikeudet turvattu.